nyt seuraa puhemiehen vaali joka toimitetaan noudattamalla suomen perustuslain kolmannenkymmenennenneljännen pykälän toisen momentin ja eduskunnan vaalisäännön pykälän säännöksiä vaali toimitetaan siis umpilipuin edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä pyydän huomauttaa että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat antti lindtman jani mäkelä mia laiho ja antti rantakangas totean että annettuja ääniä ei julkilueta

saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden kaksituhattayhdeksäntoista

valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi

arvoisat kansanedustajat ärade riksdagsledamöter

hallitusmuotomme jossa tasavaltamme sai lopullisen sinettinsä täyttää alkavana kesänä sata vuotta perustuslakimme keskeiset periaatteet ovat kestäneet tämän jälkeen aikaa sodat lamat ja nousukaudet takanamme on nyt vaalikausi joka laajoine säästöineen aiheutti paljon ristiriitoja niin tässä talossa

tarjoaa nyt mahdollisuuden enemmän normaaliaikaan jossa meidän kuitenkin on pidettävä mielessä koko ajan myös tulevaisuuden väestörakenteeseemme ja globaaliin kilpailuun liittyvät haasteet satavuotinen hallitusmuotomme luo parhaimmillaan luovan jännitteen hallituksen ja eduskunnan välille käyttäkäämme tuota asetelmaa yhteiseksi hyväksi tulen puhemiehenä edistämään keskustelukulttuuria joka ei peittele erimielisyyksiä mutta antaa arvon toisen motiiveille ja välttää tahallista väärinymmärtämistä

viime vaalikaudella käynnistimme puhemies paula risikon johdolla pohdinnan eduskunnan uudistamiseksi tätä työtä jatketaan haluan että kaikki yhdessä mietimme työtämme ja työtapoja paljon on muuttunut ympärillämme sadan vuoden kuluessa erityisesti haluan että edustajat ja ryhmät pohtivat valiokuntatyön uudistamista se on kuitenkin työmme sisällön ja myös todellisen vaikuttamisen kannalta tärkein osa työtämme työmme on nyt alkanut emme tunne vielä toisiamme ja sallikaa tämä vaje myös puhemiehelle työn alkuvaiheessa varapuhemiehet jakavat puhemiehistön tehtäviä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia

paula risikko on pyytänyt vapautusta eduskunnan toisen varapuhemiehen tehtävästä puhemiesneuvosto puoltaa